ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana tässä on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö yhdeksän nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies jotkut ovat sanoneet että hallitusohjelma pitäisi nyt heittää kokonaan romukoppaan mutta tämä esitys on yksi sellainen asia joka perustuu meidän joka on ehdottomasti säilyttämisen arvoinen ilman muuta hallitusohjelmaa joudumme tarkastelemaan uusin silmin mutta tämä hallituksen esitys on erittäin tärkeä ja kannatettava tässä hallituksen esityksessä todetaan että sosiaalityö on luonteeltaan muutosta tukevaa työtä jonka tavoitteena on yhdessä yksilöiden perheiden ja yhteisöjen kanssa lieventää elämäntilanteen vaikeuksia vahvistaa yksilöiden ja perheiden toimintaedellytyksiä ja osallisuutta sekä edistää yhteisöjen sosiaalista eheyttä olemme hyvin tärkeän asian äärellä mikä on tullut nyt koronakriisin aikanakin esille sosiaalityön merkitys on suuri ja ehkä siitä liiankin vähän meidän yhteiskunnassamme puhutaan ja siksikin on erittäin tärkeää että nyt sosiaalityön tutkimukselle turvataan rahoitusta tämän hallituksen esityksen kautta tässä esityksessä että monissa selvityksissä on kiinnitetty huomiota erityisesti lasten ja perheiden palveluiden ja aikuissosiaalityön tutkimuksellisen tiedon ohuuteen sitä pitää ehdottomasti vahvistaa esitys tuo esille myös sen että havainnot muun muassa vanhuspalveluiden epäkohdista sekä esimerkiksi valmisteilla oleva sote uudistus korostavat tutkimustyön tarvetta arvoisa puhemies tämä hallitusohjelman kirjaukseen perustuva hallituksen esitys on tärkeä osa kokonaisuutta jossa vahvistamme maamme sosiaalialan tutkimusta ja myöskin käytännön työtä tässä esityksen lausuntopalautteessa tarkasteltiin muun muassa käsitteiden sosiaalityö ja sosiaalihuolto sisältöjä pidän tärkeänä sitä asiaa mikä meillä sosiaali ja terveysvaliokunnassa saatujen lausuntojen kautta myös tuli esille että mikään sosiaalihuoltolain mukainen palvelu ei rajaudu tämän rahoituksen ulkopuolelle vaan on tärkeää huolehtia jatkossa kun rahoitusta jaetaan siitä että tämä otetaan huomioon ja että tutkimus on laaja alaista ja tukee eri sosiaalihuoltoalan työtehtäviä myöskin käytännössä arvoisa puhemies pidän tosiaan tätä hallituksen esitystä erittäin kannatettavana koska tutkimustyö tarvitsee rahoitusta ja pitkäjänteisyyttä ja se myös pitkällä tähtäimellä parantaa käytännön työtä ja suomalaisten saamien sosiaalihuoltopalveluiden laatua erittäin tervetullutta on myös se jos tämä kuten hallituksen esityksessä todetaan rahoitus lisää sosiaalityön houkuttelevuutta ammattialana

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta mahdollistaa yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen rahoittamisen on tarpeellinen ja perusteltu ja ja on hyvä että se on saatu esityksen tavoitteena on valtion tutkimusrahoituksen ulottaminen sosiaalityön tutkimukseen sosiaalialan tutkimukseen ei toistaiseksi ole ollut terveyden tutkimuksen kaltaista valtionkorvaukseen perustuvaa järjestelmää ja sosiaalihuollosta puuttuvat myös yliopistollisia keskussairaaloita vastaavat toimintayksiköt joissa sosiaalityön tieteellinen tutkimus tieteellis ammatillinen koulutus ja käytännön työ yhdistyvät eli tämä on todella tarpeen se varmasti lisää myöskin alan houkuttelevuutta

ja myös kun huomioidaan sosiaali ja terveydenhuollon

työkenttä tukee ja on järkevää että se on nimenomaan yliopistotasoiseen tutkimukseen jolloinka se saadaan kohdennettua myöskin niille vaikuttaville hankkeille niin että siltä saadaan myöskin tuloksia tässä samassa yhteydessä haluan nostaa kuitenkin huolen mikä liittyy siihen että että tämä rahoitus on nyt laitettu samalle momentille yhdessä yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen kanssa ja siltä momentilta on edelliseen vuoteen verrattuna vähennetty tämä neljä miljoonaa edellisenä vuonna edellisen hallituksen aikana lisättiin terveystutkimukseen rahoitusta erillisellä budjetilla ja ja sen takia se määrä on nyt tässä budjetissa terveystutkimuksen osalta vähentynyt eli olisi tärkeää että jatkossa huolehditaan riittävästä tutkimuksen rahoituksesta niin sosiaalipuolen terveystieteen yliopistotasoisen tutkimuksen osalta tämmöiset kriisit erityisesti tuovat esille tutkimuksen tärkeyden ja muistutan myös että eduskunta on hyväksynyt lausuman jossa yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen tulee suunnata kasvava rahoitusosuus

arvoisa herra puhemies kun valmistaudumme tulevaan myöskin pandemian jälkeiseen aikaan niin on hyvä että meillä on myöskin sosiaalitieteiden tutkimusta tarvitsemme päätöksentekoon tutkittua tietoa ja vankkaa tieteellistä tutkimusta joiden tulosten pohjalta voimme tehdä pitemmälle vietäviä johtopäätöksiä tähtitieteen emeritusprofessori esko valtaoja totesi tänään ykkösaamussa että tutkimalla saamme selvää täytyy luottaa tieteeseen se on paras keino mitä meillä on toivon että huomaamme tieteen merkityksen joka on oleellinen osa yhteiskuntaamme toivon että kun kaikenlaista tietoa on liikkeellä fakta lopulta pärjää professori valtaoja puhui myös siitä että suomessa arvostetaan korkealle tieteen merkitys ja se näkyy meidän hyvinvoinnissamme ja siihen tarvitaan resursseja tähän vastauksena on myöskin tämä hallituksen esitys ja täytyy sanoa että tämä korona aika ja sen tutkimuksen tarve entisestään korostaa sosiaalityön tutkimuksen tarpeellisuutta nyt mahdollistetaan yliopistotasoinen sosiaalityön tutkimus sen rahoittaminen valtion varoista edellisessä puheenvuorossa kannettiin huolta tästä vähän niin terveystieteiden tutkimuksen ja sosiaalitieteen tutkimuksen rahoituksesta ymmärrykseni mukaan tämä neljä miljoonaa on otettu sote uudistuksen kaatumiseen liittyneistä säästyneistä varoista me tarvitsemme sosiaali ja terveyspalveluita integroidessamme integroidessamme juuri sosiaalitieteiden ja terveystieteiden rajapinnassa tehtävää tutkimusta sote uudistus tulee saada valmiiksi jotta selviämme ja näitä kahta tieteenalaa ei tule missään tapauksessa asettaa vastakkain me tarvitsemme tutkimusta esimerkiksi miten karanteeniaikana eristyksissä tai etäopetuksessa perheet vanhemmat lapset nuoret ja vanhukset ovat voineet ja miten sosiaalihuoltojärjestelmämme on kaiken keskellä toiminut tässäkin mielessä tämä esitys tulee erittäin ajankohtaisessa tilanteessa

tätä käsittelyssä olevaa hallituksen esitystä on sosiaalialalla odotettu pitkään ja se mielestäni lisää myös sosiaalityön arvostusta sosiaalihuoltolaki tuli voimaan vuonna kaksituhattaviisitoista mutta lakiin jäi selkeä puute sillä tuolloin ei säädetty mitään sosiaalityön tutkimusrahoituksesta nyt tämä puute tulee korjatuksi ja siitä kiitokset hallitukselle tarvetta sosiaalityön tutkimukselle todella on sosiaalityön ja koko sosiaalihuollon tietopohjassa on puutteita ja monenlaista tutkimustietoa sosiaalihuollosta tarvitaan erityisesti sitä tarvitaan nimenomaan sote uudistuksen tietopohjana suurta tarvetta on sosiaalipalvelujen vaikuttavuustutkimukselle tietoa siitä miten asiakkaiden palveluprosessit vaikuttavat heidän elämäänsä ja millaisia muutoksia hyvinvoinnissa tapahtuu ilman luotettavaa tutkimustietoa ei palveluita voida järjestää kehittää ja johtaa tarkoituksenmukaisella tavalla nyt sosiaalityön tutkimus saa oman neljän miljoonan euron valtionrahoituksen sosiaali ja terveysvaliokunta pitää mietinnössään tärkeänä että valtion tutkimusrahoitusta sekä terveydenhuollon että sosiaalityön vahvistetaan nämä eivät kumpikaan sulje toisiaan pois näin vahvistetaan tutkimukseen panostamalla kokonaisvaltaisesti väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä vielä hetki sitten emme tienneet millainen koronavirus meidät kohtaa miten se tulisi vaikuttamaan ihmisten hyvinvointiin siksi näenkin tässä maailmantilanteessa tämän tutkimusrahoituksen vielä entistäkin tärkeämpänä on selvää että sosiaalityön merkitys tulee kriisistä selviytymisessä korostumaan ja jälkihoito tulee kestämään pitkään uskon että myös tästä ajanjaksosta tarvitsemme myöhemmin paljon tutkimustietoa mutta ennen kaikkea tämä rahoitus turvaa sen että sosiaalityön ja sosiaalihuollon käytäntöjä voidaan kehittää tutkimustietoon perustuen on tärkeää luoda useamman toimijan yhteistyöhankkeita ja vahvistaa tutkimusperusteista työkulttuuria koko sosiaalityön kentällä syytä on muistaa että kun palveluja pystytään kehittämään vaikuttavasti ja tutkimustietoon perustuen tässäkin hyötyjänä loppujen lopuksi on sosiaalihuollon palveluja tarvitseva ihminen ja sosiaalityön luonteen huomioiden ne ihmiset ovat monesti niitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia

tässä voi käyttää pidemmän puheenvuoron elikkä sivistysvaliokunta toteaa että sosiaalihuollon asiantuntijat sosiaalityöntekijät ja sosiaalityön tieteenalan yliopistoedustajat ovat jo vuosikymmenten ajan tuoneet toistuvasti esille huolen sosiaalihuollon ja sosiaalityön tutkimusperustan ohuudesta ja tutkimukseen osoitettujen resurssien riittämättömyydestä yhteiskunnalliseen tarpeeseen nähden sosiaalityön ja sosiaalipalveluiden tutkimukseen ei tähän saakka ole ollut terveyden tutkimuksen kaltaista valtionkorvaukseen perustuvaa rahoitusjärjestelmää

sosiaalityön tutkimuksen rahoitusta koskeva uusi kuudeskymmenes c pykälä sosiaali ja terveysministeriö voi myöntää vuosittain rahoitusta sosiaalityön tutkimushankkeille hanketutkimuksista tehdään vertaisarviointi ja rahoitusta saavien hankkeiden on sovittava yhteen sosiaalityön tutkimuksen painoalueiden ja tavoitteiden kanssa ministeriö asettaa asiantuntijoista koostuvan sosiaalityön tutkimuksen arviointiryhmän jota se kuulee ennen rahanjaosta päättämistä sivistysvaliokunta pitää hallituksen esitystä perusteltuna ja kannatettavana sosiaalihuollosta puuttuvat yliopistollisia keskussairaaloita vastaavat toimintayksiköt joissa yhdistyvät tieteellinen tutkimus tieteellis ammatillinen koulutus ja käytännön työ sosiaalityön ja sosiaalihuollon käytäntöjä kehittävälle tutkimukselle on selkeä tarve

kehittämistä uudistus tarjoaa lisäresursseja tutkimusperustaisten työkäytäntöjen vahvistamiselle tähän merkittävään ja haasteelliseen yhteiskunnalliseen tehtävään vastaamiseksi tarvitaan myös kriittistä perustutkimusta jonka osalta lakiesitys avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia sosiaalityön tutkimustoiminnan vahvistaminen luo edellytyksiä sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen vaikuttavuuden parantamiselle sekä edistää sosiaalihuollon asiakkaiden oikeutta tutkimusperustaiseen sosiaalityöhön ja palveluihin sivistysvaliokunta pitää hallituksen esittämää sosiaalityön yliopistotasoisen tutkimuksen

luodaan lainsäädännöllä yhdenvertaiset rakenteet ja rahoitusjärjestelmät myös koulutuksessa ja tutkimuksessa

asiantuntijakuulemisessa on korostettu että korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen merkitys on erityisen suuri sosiaalityölle sen ollessa suhteellisen uusi oppiaine tieteidenvälisyys on ominaista sosiaalityön tutkimukselle ja siksi on perusteltua että rahoitusta voidaan jakaa myös usean eri toimijan yhteishankkeille näin voidaan tiivistää eri toimijoiden yhteistyötä ja samalla varmistaa tutkimuksen korkea laatu valiokunnan asiantuntijakuulemisessa on noussut esille lakiehdotukseen pykälän esittämä tuettavan tutkimuksen määritelmä rahoitusta voidaan ehdotuksen mukaan myöntää yliopistotasoisille sosiaalityön tutkimushankkeille tuettava tutkimus määräytyy siis nimenomaan tutkimuksen tieteellisen tason eikä toteuttajatahon perusteella ehdotettu säännös vastaa tältä osin terveydenhuoltolain säännöstä yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta hallituksen esityksen perusteluiden mukaan yliopistotasoisuudella tarkoitetaan ennen kaikkea tutkimuksen korkeaa tieteellistä laatua riippumatta siitä onko tutkimushankkeessa mukana yliopistoa vai ei rahoitusta voidaan siten myöntää myös esimerkiksi kuntien ja kuntayhtymien tutkimuslaitosten sosiaalialan osaamiskeskusten tai ammattikorkeakoulujen tai muiden yliopistojen ulkopuolisten tahojen suunnittelemalle ja toteuttamalle hankkeelle jos hanketta voidaan sisältönsä ja metodiensa puolesta pitää tieteellisesti korkealaatuisena sekä määriteltyjen painopistealueiden mukaisena

vielä vähän lopuksi sivistysvaliokunta pitää tärkeänä että ehdotetulla säännöksellä voidaan varmistaa tutkimuksen korkea tieteellinen laatu rajaamatta kuitenkaan tutkimusta vain tiettyihin organisaatioihin tai niiden osallistumiseen useamman tahon yhteiseen tutkimushankkeeseen

vahvistetaan ja saatetaan takaisin kasvu uralle väestön terveyttä ja hyvinvointia edistävän korkeatasoisen ja vaikuttavan tutkimuksen vahvistamiseksi

arvoisa herra puhemies tässä edeltävästi edustaja risikko ansiokkaasti esitteli tämän hallituksen esityksen sisällön kiitokset siitä tässä maassa on kunnioitettu tutkimustyötä kautta vuosikymmenten ja terveydenhuollossa sairaanhoidossa se on ollut kautta aikain yksi tärkeä tukipilari ja myös tässä salissa on kerta toisensa jälkeen painotettu sitä että myös päätösten ja linjausten tulisi perustua hyvään tutkittuun tietoon no toisaalta jos ajattelemme vuosia taaksepäin tätä korona aikaa nyt erityisesti niin sosiaalihuollon ja sosiaalityön merkitys on osoittautunut ja se on ymmärretty erittäin tärkeäksi ja arvokkaaksi osaksi osaksi yhteiskunnan toiminnoissa entisestäänkin alleviivannut sitä että me tarvitsemme laadukasta sosiaalityötä riittävän laajassa mittakaavassa ja erityisesti heikompiosaisten vuoksi heidän auttamisekseen ja toisaalta myös hyvinvointierojen tasaamiseksi se on aivan välttämätöntä kuitenkin yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimus ja varsinkin sen rahoitus lapsenkengissä ja viime kaudella sosiaali ja terveysvaliokunnassa tämä myös nostettiin esiin siinä mielessä haluan nyt sanoa hallitukselle kiitokset että hallitus on tuonut tämän esityksen se on erittäin tarpeellinen ja yliopistotasoista tutkimustyötä laadukasta tutkimustyötä sosiaalityön sektorilla tarvitaan ja uskon että siellä on halukkaita

sen rahoituksen määrän ja ja varmasti tälläkin sektorilla rahoitusta tarvitaan enemmän kuin nyt on suunniteltu mutta tämä on oikein hyvä alku kiitos hallitukselle esityksestä

arvoisa puhemies minulla on tässä pöydälläni sosiaalihallitus kaksikymmentä vuotta juhlakirja jonka aika sattumalta sain käsiini pari viikkoa sitten kirjoittajina ovat muun muassa pääjohtaja vappu taipale johtaja antti veikko perheentupa jolla oli myös pitkäaikainen kansanedustajan ura erikoistutkija matti heikkilä professori hannu uusitalo ja niin edelleen täällä on viimeinen luku joka on otsikoitu katse eteenpäin jossa on kirjoittajana lainsäädäntöneuvos matti mikkola haluan siitä siteerata lyhyesti jotta sosiaalitoimi voisi täyttää edellä kuvatut vaatimukset ja jotta sen identiteetti voisi säilyä siirryttäessä sosiaalitoimistosta palvelukeskukseen kansanterveystyön rinnalle se tarvitsee järjestelmän joka takaa tiedon uusiutumisen uuden tiedon välittymisen uralla etenemisen mahdollisuuden paremman palkkauksen ja mahdollisuuden siirtyä toimeentuloturvaan liittyvien kuittien laskemisesta asiakkaiden sosiaaliseen ja psyykkiseen auttamiseen toisin kuin lääketieteessä ja muissa luonnontieteissä on yhteiskuntatieteellisen tiedon uusiutumisen tiellä monia arvosidonnaisuudesta johtuvia esteitä on vaikea kuvitella yhteiskuntaa jossa yhteiskunnallinen tieto voisi systemaattisesti uusiutua syystä tai toisesta innostava tutkimus tahtoo aina menettää voimavaransa taikka siltä tukitaan suu tämä oli kolmekymmentäkaksi vuotta sitten kirjoitettu sosiaalihallituksen kaksikymmentä vuotta juhlakirjassa ja on erittäin hieno asia että me nyt saamme lailla määritellyksi yliopistotasoisen sosiaalitieteellisen tutkimuksen moni sanoi lähetekeskustelussa että olisi hyvä että me voisimme konkretisoida ja avata sosiaalitutkimuksen sisältöä kun olemme puhuneet sosiaali ja terveydenhuollosta ja oma kohderyhmäni ja viiteryhmäni on pitkälti ollut terveydenhuolto olen monta monituista kertaa terveydenhuollon ammattilaisille joutunut kertomaan mitä me tarkoitamme sosiaalipalveluilla luetteloni on yleensä ollut seitsemänkohtainen vanhustenhuolto kehitysvammaisten erityishuolto päihdehuolto kasvatus ja perheneuvolapalvelut vammaispalvelut lastensuojelu ja läpäisevänä sosiaalityö näiden yliopistotasoisesta tieteellisestä ja voimavarojen ohjaamisesta niihin on nyt kysymys tämä ei ole lääketieteeltä eikä terveystieteelliseltä tutkimukselta pois vaikka budjettimomenteissa voidaan tietyillä laskelmilla jollakin tavalla niin osoittaa pidän tätä erittäin tärkeänä uudistuksena ja ylipäätään yhdyn niihin näkemyksiin jotka täällä on kerrottu että tutkimusrahoitukseen pitää voimakkaasti panostaa lisää

ja kannatettava on hyvä saada tutkittua tietoa esimerkiksi siitä miten voidaan ennalta ehkäisevillä sosiaalipalveluilla edistää lasten ja perheiden hyvinvointia ja kohdentaa palvelut oikea aikaisesti varsinkin väestön ikääntyessä ja työvoimatarjonnan vähentyessä on tärkeää että voimavarat kohdennetaan mahdollisimman tehokkaalla tavalla ja silloin on on hyvä että on tutkittua tietoa näiden päätösten pohjalla tässä on käyty keskustelua onko tämä sosiaalityön tutkimuksen rahoitus vähentänyt käytännössä sitten

terveyden tutkimuksen rahoitusta tässähän on itse asiassa kysymys hyvin pienistä summista valtion kokonaisbudjettiin verrattuna mutta kyllähän tosiasia on se että jos verrataan vuosien kaksituhattakaksikymmentä ja kaksituhattayhdeksäntoista budjetteja niin siellä on euron vähenemä tähän terveyden tutkimuksen rahoitukseen ja sitten taas lisätty neljä miljoonaa euroa sosiaalityön tutkimusta varten olipa syy sitten sitten mikä tahansa niin nämä nämä luvut pitävät pitävät paikkansa ja sen vuoksi on on tietysti ymmärrettävää se se että ne jotka sitten tätä terveydenhuoltolain mukaista yliopistotasoista terveyden tutkimusta tekevät ovat hiukan huolissaan ettei tällainen trendi trendi tulisi molemmat tutkimusalueet ovat tärkeitä ja on on tärkeää että tässä päästään hyvälle alulle näiden

ja nimenomaan yliopistotasoisena toteutettujen rahoitukseen

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys on yli oppositio hallitus rajojen ja puoluerajojen tervetullut ja varmasti hyvä alku sosiaalityön tutkimus on ollut sellainen puuttuva palanen ja nyt tämä hallituksen esitys sitä osaltaan korjaa kuten edellisissä puheenvuoroissa on hyvin käynyt ilmi se on ollut lapsenkengissä verrattuna esimerkiksi terveydenhuollon tutkimukseen ja toivoisinkin että monella tavalla nähtäisiin nämäkin toisiaan täydentävinä vähän samassa hengessä kuin sote uudistuksen integraatioajatukset ovat eli varmasti voidaan tehdä poikkitieteellisestikin paljon pidän oleellisena sitä että tässä esityksessä kuten sivistysvaliokunnan puheenjohtaja hyvin kuvasi sivistysvaliokunnan tuntoja tutkimuksen tieteellisesti korkea laatu nousi niin keskeiseen asemaan että se on niin vahva kriteeri tutkimusrahoituksen myöntämisessä ja näin tietysti täytyy ollakin näen että sosiaalityön tutkimuksen vahvistuminen sisältää merkittävän mahdollisuuden sosiaalityön vaikuttavuuden parantamiseen ja uusien toimintatapojen kehittämiseen nimenomaan tutkittuun tietoon pohjautuen ajattelen niin että tulevassa sote uudistuksessa tulee varmistaa kaikissa tapauksissa se että että siellä sisällä olevissa rakenteissa tutkimustyö ja tieteellinen tutkimus on mahdollista ja ettei se rahoitus pääse heikkenemään suomessa tämän lisäksi haluan vielä nostaa esille sen ehkä tulevaisuuden näkökulman että kun suomea uudelleenrakennetaan koronakriisin jälkeisenä aikana niin tarvitaan uskottava tiekartta suomen tutkimus ja innovaatiorahoituksen nostamiseksi neljään prosenttiin bktsta tämä tavoitehan naulattiin jo viime hallituskaudella ja nykyinen hallitus on sen omaan ohjelmaansa ottanut mutta vielä toistaiseksi se ei näy merkittävällä tavalla hallituksen toiminnassa eli tarvitaan uskottava suunnitelma siitä miten aidosti tähän tavoitteeseen vuoteen päästään mehän kaikki ymmärrämme että se ei yksin julkisella rahoituksella tule tapahtumaan etenkin kun näemme nyt vielä tämän taloustilanteen jossa elämme koronan jälkeisenä aikana vaan tarvitaan kannustamia ja valtion rohkaisevaa porkkanarahaa siihen että saadaan mahdollisimman paljon kanavoitua yksityisiä tki panostuksia ja investointeja suomeen eli saadaan meidän yksityinen sektori mukaan tekemään tutkimus ja innovaatiotoimintaa innovaatiotoimintaa jolla on sitten merkittävä yhteys myöskin tulevaisuuden talouskasvuun kiitos

salin ovet ovat poikkeuksellisesti auki niin koetetaan muistaa se että kun poistutaan tästä salista niin ei aloiteta kailottamista heti ulos päästyä kuuluu pahasti tänne ja häiritsee

puhemies tuossa äsken kun pidin tuon sivistysvaliokunnan lausunnon niin puhemies viittasi siihen että että käytin aikaa kuitenkin oikeutetusti mutta haluan nyt muistuttaa siitä mitä puhemiesneuvosto on todennut meillä on täällä todella tuota suositeltua puheaikaa mahdollisuus pidentää niin en käyttänyt sitä äsken vaan käytin nimenomana puhemiesneuvoston päätöstä siitä että lausunnonannossa valiokunnan puheenjohtaja tai edustaja voi käyttää pidemmän puheenvuoron ja pidin sitä siksi hieman erikoisena puhemiehen puhemiehen toimintana mutta ei mitään tämä itse asia on sinänsä erittäin hyvä hyvä koska on nyt kerta kaikkiaan ollut jo aikakin siihen että meille tuonne sosiaalityön tutkimukselle saadaan tällainen vastaava kuin mitä on ollut tälle terveystieteelliselle tutkimukselle aivan niin kuin valiokunta kävi läpi niin meiltähän puuttuu sosiaalityön rakenteista erityisvastuualueet eli niin sanotut erva alueet meillähän sillä tavalla menee tämä terveystieteellinen tutkimus että valtio antaa rahaa erityisvastuualueille jotka jakavat sitten sairaanhoitopiireille terveystieteelliseen tutkimukseen siinä on tarkat kriteerit siinä edellytetään

mitä se sellainen yliopistotasoisuus tarkoittaa koska siinä oli ensin vähän sellainen tunne että kaikki pitäisi olla niin kuin yliopistossa tehtyä niin me halusimme tähän meidän meidän lausuntoon painottaa sitä että kyllä siellä voi aivan hyvin olla myös ammattikorkeakoulun edustajia tutkimusryhmässä tai tutkijoina kysymys on nimenomaan tutkimuksen laadusta

on se että me saisimme vaikuttavampaa sosiaalityötä päätöksenteko pohjautuisi tutkittuun tietoon ja se olisi nimenomaan vaikuttavaa ja näyttöön perustuvaa uskon että tällä päätöksellä saadaan entistä vaikuttavampaa sosiaalityötä mitä me toden totta tarvitsemmekin

sille uralle mitä on tavoiteltu että meidän bruttokansantuotteesta tutkimukseen saataisiin se neljä prosenttia ja nimenomaan tki toimintaan sosiaalityössäkin on on paljon paljon sellaista asiaa jossa voidaan tätä innovaatiotoimintaa kehittää kiitos

tästä innovaatiotoiminnan kehittämisestä haluaisinkin jatkaa tässähän on erityisen tärkeää että tähän tutkimukseen panostetaan ja voisinpa melkein sanoa että jälleen panostetaan sillä sitä on jossain vaiheessa vähennetty ja nyt mennään sitten tähän toiseen suuntaan

ehkä se mikä tähän keskusteluun tästä innovaatiopuolesta voisi tuoda lisäarvoa on se että kun satunnaisesti sekä maailmalla että suomessa on on tutkittu osattomuuden vaikutusta esimerkiksi aikomukseen tehdä rikos niin on huomattu itse asiassa että jos ihminen on tavalla tai toisella irrallaan tästä minkä me ymmärrämme olevan normaalia hyvinvointia mitä jokainen ihminen tarvitsee eli jos ihminen on vailla koulutusta tai työpaikkaa molempia perhettä niin on alttiimpi tekemään rikoksia kuin sellainen ihminen joka on sitoutunut yhteiskuntaan laajemmin ja tässä kohtaa kun saadaan yliopisto ja korkeakoulututkimuksen kautta lisää todistusaineistoa tästä niin voi olla jopa että tällainen panostus joka on muutama miljoona euroa tähän tutkimukseen saattaa aiheuttaa sitten valtiolle säästöjä esimerkiksi näihin rikostoimintaan liittyvissä kysymyksissä senkin vuoksi tämä esitys on erityisen kannatettava arvoisa
arvoisa puhemies lyhyesti myös omasta puolestani ja vasemmistoliiton puolesta haluan todeta että tämä on tosiaan tärkeä ja tarpeellinen uudistus ja kiitos hallitukselle siitä että tämä odotettu lakimuutos on nyt tuotu eduskuntaan tämä on sellainen asia josta tosiaan jo silloin hallitusneuvotteluissa sovittiin että se toteutetaan sosiaalialan tutkimus ylipäätään on aliresursoitua ja sosiaalityön merkitys ja tärkeys tieteenalana korostuu vain entisestään kuten täällä hyvin moni on todennut esimerkiksi edustaja viljanen omassa puheenvuorossaan tällaista tutkimusta tutkimusta me tarvitsemme tässä maailmanajassa erityisesti sote uudistus nousi täällä esille

sote uudistus on minusta nimenomaan hyvä esimerkki aiemmilta vuosilta siitä kuinka sosiaalipuoli helposti jää paitsioon sekä keskusteluissa että että resursseissa kun puhutaan sosiaali ja terveyspolitiikasta kokonaisuutena meille vasemmistoliitossa on tärkeää että sosiaalityön arvostus nousee ja näen että tämä resurssien vahvistaminen alan tutkimuksessa on tärkeä osa tätä hienoa että tämä asia nyt etenee

arvoisa puhemies pyysin vielä toisen puheenvuoron sen takia että haluan sanoa että edustaja risikko sivistysvaliokunnan puheenjohtaja käytti oikein hyvän puheenvuoron äsken ja olisin sitä tällä tavalla täydentänyt kun hän kuvasi sen prosessin jolla me tämän sanottaisiinko nyt rinnakkaisen rahoituksen eli terveystieteellisen tutkimuksen rahoituksen olemme jakaneet suomessa niin hän korosti juuri sitä ettei synny nyt väärinkäsitystä että vaikka tässä puhutaan yliopistotasoisesta tutkimuksesta niin tätä ei ole tarkoitettu esimerkiksi yliopistojen perusrahoitukseen vaan tämä on tarkoitettu palveluorganisaatiolle

tulee nimenomaan terveyspalveluorganisaatiolle ja kuten edustaja risikko totesi meillä on erva alueittaiset siis suomessa on viisi tämmöistä lääketieteellisen tutkimuksen toimikunnat jotka hakemuksesta jakavat sen tutkimusrahoituksen ja se on erittäin kilpailtua siis nimenomaan laatukilpailtua niin että vain kaksikymmentä prosenttia voidaan oikeasti myöntää eli kun on myöntöä myöntöä parikymmentä miljoonaa niin hakemukset yhteensä ovat sata miljoonaa suunnilleen ja taso on erittäin korkea nimenomaan tämä käytännöllisyys niin kuin lääketieteen puolella puhutaan kliinisestä tutkimuksesta ollaan todettu että esimerkiksi

on vuositasolla noin seitsemänkymmentä sellaista käytännön hoitotoiminnan muutosta tai uudistusta jotka perustuvat tähän kliiniseen tutkimukseen eli siis kerran viikossa tulee joku uusi hoitokäytäntö tai joku muutos hoitokäytäntöön joka perustuu juuri siihen tutkimukseen

sosiaalialan tutkimukseen tämmöisen saman rahoituksen mutta korostaisin siis kahta sanaa käytännöllistä sosiaalipalveluorganisaatioille mutta yliopistotasoista siis tieteellistä